Arvoisa puhemies, kiitän kollegaani Giannakoua monipuolisesta mietinnöstä, pari huomiota kuitenkin. Tässä mietinnössä, joka edustaa siis tässä vaiheessa turvallisuus ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kantaa, esitetään huoli siitä, että kansallisia puolustusbudjetteja on leikattu, ja leikkauksia pidetään rajuina ja koordinoimattomina. On kuitenkin syytä huomioida, että EU maiden yhteenlaskettu puolustusbudjetti on toiseksi suurin koko maailmassa, suurempi kuin Kiinan ja Venäjän puolustusbudjetit yhteensä. Sen sijaan, että kannamme huolta näistä leikkauksista, minun mielestäni kannattaisi entistä enemmän kiinnittää huomiota ja peräänkuuluttaa parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tällä rahalla, jota käytetään, on mahdollisuus saada enemmän, jos se käytetään koordinoidusti ja yhteistyö pelaa. Voimavaroja voidaan yhdistää puolustussuunnittelussa ja muuallakin. Yhteisellä suunnittelulla voidaan saada aikaan euromääräisiä säästöjä, joista sitten hyötyvät myös kansalliset puolustusjärjestelmät ja sitä kautta veronmaksajat. Enkä tarkoita tällä yhteistä puolustusta, mutta yhteistyötä voidaan silti harjoittaa. Rohkaisevana esimerkkinä voidaan pitää tätä pooling and sharing järjestelmää, mutta se ei ole kuitenkaan tätä sotilaallisen suorituskyvyn kehittämistä ja sellaista jakamista, jota tarkoitan, ja siihen pitäisi satsata.